Arvoisa puhemies, ensiksi onnittelut kollegalleni Saryusz Wolskille, hän on saanut ellei nyt kivet vierimään niin ainakin kivet liikkumaan ulkoasiainhallinnossa, kuten Lady Ahston totesi, ja se on paljon. BRICS maat Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä Afrikka eivät toimi tiiviinä blokkina kansainvälisillä areenoilla, mutta niiden keskinäisellä yhteistyöllä on vaikutusta kansainvälisiin neuvotteluihin, asialistoihin ja loppupäätelmiin, muun muassa G20 kokouksissa. YKssa ja turvallisuusneuvostossa ne ehkä toimivat vähän eriytyneemmin. BRICS maat siis pystyvät vaikuttamaan hyvin usein neuvotteluiden asialistaan ja painopisteisiin, ja tämä on heikentänyt joskus EUn asemaa ja meidän omien tavoitteidemme ajamista. On siis aivan ensiarvoisen tärkeää, että EU pystyy nyt kehittämään strategisia kumppanuusohjelmia, ja on hyvä asia, että Lady Ashton vierailee ensi viikolla Brasiliassa ja muissakin maissa. On kiire kehittää näitä suhteita, ja toimitaan aivan oikein, jos nämä maat katsotaan erillisiksi ja toimitaan kunkin oman historian ja nykytilanteen mukaisesti.